Olen myös kuullut, että tekijänoikeusjärjestöt ovat huolissaan niin sanottujen hubien vaikutuksesta ja toivon, että direktiivin täytäntöönpanossa kaikki toimijat jatkavat aktiivista kommunikointia, jotta turhilta epäselvyyksiltä vältytään. On tärkeää, että varmistetaan todella, että kaikkia järjestöjen edustamia repertuaareja kohdellaan, kuten direktiivissä mainitaan, tasa arvoisin ja syrjimättömin ehdoin.